Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä on historiallinen saavutus. Tämä saavutus on kuitenkin aivan yhdentekevä, mikäli se jää vain sanoiksi paperille ja kauniiksi teoreettiseksi ajatukseksi. Ja näin todella käy, jos jäsenvaltiot eivät noudata velvoitteitaan.

Perus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen kuuluvat unionimme ytimeen, ja niitä ei tule sivuuttaa missään tilanteessa, etenkään silloin kun hätä on suuri ja tilanne akuutti. Tämä koskee myös, ja erityisesti, palauttamiskiellon periaatetta.